Arvoisa puhemies, uskonnollisten vähemmistöjen tila on ollut Euroopan parlamentin huolenaiheena jo useaan otteeseen. Demokraattisen vallankumouksen jälkeen ja Mubarakin hallinnon väistyttyä Egyptissä uskottiin ja toivottiin, että alkaisi uusi aikakausi. Hyökkäykset uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ovat kuitenkin vain jatkuneet. Vaikka Egypti on kriittisessä ja vaikeassa demokratiaan siirtymisen vaiheessa, eivät ihmisloukkaukset ole missään tapauksessa hyväksyttäviä. Kaikilla kansalaisilla tulee olla oikeus vapaasti osoittaa mieltään. 25 Egyptin kansalaista kuoli ja yli 300 loukkaantui rauhanomaisessa marssissa aivan turhaan.

He marssivat uskonnollista syrjintää vastaan ja vaativat maahan lakia, jossa uskonnollinen syrjintä kriminalisoitaisiin. Nämä tavoitteet ovat täysin oikeutettuja.